vaan se on kokonaisuus, joka samalla tavoin kuin vankkurit ja pyörä tarvitsee eri osasia toimiakseen.

Pohjaesitys pitää sisällään sekä eurooppalaisen valtiovarainministerin että vakausmekanismin kehittämisen eurooppalaiseksi valuuttarahastoksi ja jatkossa myös yhteisen investointimekanismin, millä voidaan tukea valtioita epäsymmetrisissä shokeissa, ja siitä muodostuu tämä kokonaisuus. On erittäin tärkeää, että siihen liitetään myös pankkiunionin jatko, tiukemmat säännöt vakaus ja kasvusopimuksen noudattamiseksi ja itse paketin ulkopuolelta sosiaalisen ulottuvuuden ja työelämän pelisääntöjen vahvistamista ja myös verovälttelyä,

Vain näin Eurooppa voi olla vahva.